Arvoisa puhemies, samalla tavalla resurssitehokkuuteen kuin elektroniikkajätteen kierrätykseen kuuluu myöskin kysymys siitä, miten elintarvikkeita hukataan yli puolet tuotetusta määrästä sekä globaalisti että myöskin Euroopan unionin alueella. Kannatan lämpimästi tätä erittäin hyvää mietintöä, joka lähtee siitä, että tarvitsemme toimenpiteitä joka askeleella tuotantoketjussa, lähtien siitä, mitä ja miten tuotetaan.

Ja miten elintarvikeketju, ravintolat ja julkiset hankinnat tukevat sitä, että käytämme arvokkaan kaloripääoman ja terveellisen ravinnon mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla hyväksi eri puolilla Eurooppaa ja samalla tuemme biodiversiteettitavoitteita ja vähennämme myöskin ruokatuotannon ilmastovaikutusta.